ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kymmenen yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

pyydän tekemään ehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen esityksen

puhemies kannatan edustaja laukkasen erinomaista esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö seitsemän yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on käsittelyn pohjaksi hyväksytty katja hännisen ehdotus pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä että eduskunta hyväksyy viidennenkymmenennen pykälän kansalaisaloitteen mukaisena

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö viisi asian esittelee tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma

pyydän edustajia poistumaan sujuvasti ja rauhassa

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunta on kuluvan syksyn aikana käynyt erittäin huolellisesti lävitse hallituksen vuosikertomuksen vuodelta kaksituhattaneljätoista ja myös valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksen valtion vuoden kaksituhattaneljätoista tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksesta tässä koske nykyisen hallituksen vaan edellisen hallituksen ja oikeastaan kahden edellisen hallituksen aikaisen toiminnan läpikäyntiä ja arviointia ensin muutama sana tästä vuosikertomuksesta ylipäänsä ja sen jälkeen kolmesta isosta asiasta joita joita valiokunta on käsitellyt ja joista se on tehnyt myös kannanottoehdotuksia nämä asiat ovat harmaa talous sitten julkisen sektorin tietojärjestelmät ja kosteus ja homeongelmat ensin tästä vuosikertomuksesta eduskunnan velvoitteella valtioneuvostoa on kehittämään vuosikertomusta jotta se olisi informatiivisempi kertoisi enemmän lukijalleen mitä todellisuudessa on tapahtunut ja keskittyisi olennaisiin asioihin tämän mukaisesti on kehitystyötä kyllä tapahtunut mutta edelleenkin tietopaketti on aika laaja ja paikka paikoin on erittäin vaikea arvioida mitkä ovat olleet ne tavoitteet ja miten tämä toteutuma on suhteessa asetettuihin tavoitteisiin vuosikertomus koostuu neljästä osasta siinä on vuosikertomusosa ja sen jälkeen kolme liitettä sivuja on yhteensä kuusisataaviisikymmentäkaksi joten se on haastava myös kansanedustajalle jos aikoo saada kokonaiskuvan tästä vuosikertomuksesta yhdessä liitteessä raportoidaan eduskunnan kannalta erityisen tärkeistä lausumista jotka ovat siis eduskunnan aikaisempia lausumia nyt kun ne ovat liitteessä niissä on tietysti se riski että eduskunnan tahto jää jossain määrin sivuun raportointitapa on myös sinällään työläs ja sen vaatima työpanos aika suuri

tarkastusvaliokunta on todennut että tämmöisen näennäisen kattavuuden sijasta olisi parempi tähdätä tietosisällön ajankohtaisuuteen ja sen käyttökelpoisuuteen nimenomaan eduskunnan päätöksenteossa tätä palvelisi valittujen toimenpiteiden ja tavoitteiden yhtäaikainen tarkastelu ja myös mittareiden käyttäminen ja sen kertominen mitä mittareita käytetään kun arvioidaan hallituksen politiikan onnistumista valiokunta on erikseen korostanut tätä tehokkuus tuloksellisuusarviointia ja sitä että siitä pitäisi hallituksen tarjota valmiiksi parempaa tietoa asiantuntijat kuulemisessa painottivat tutkimustiedon käytön merkitystä ja tässä meillä on vielä paljon opeteltavaa suhteessa edistyneimpiin hallintoihin tällä alueella muun muassa isoon britanniaan nähden siis tiede ja tutkimustiedon huolellisella käytöllä ja sen organisoinnilla valtioneuvoston työssä on erityistä merkitystä valiokunta ehdottaakin eduskunnalle että eduskunta antaisi tästä lausuman jossa todetaan myönteisenä tapahtunut kehitystyö mutta edellytetään että sitä edelleen jatketaan että aineisto olisi lukijaystävällisempää ja informatiivisempaa ja että juuri tähän tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen kiinnitettäisiin erityistä huomiota sitten harmaan talouden torjuntaan tällä alueellahan ensimmäinen tarkastusvaliokunta kaudella kaksituhattaseitsemän teki erittäin uraauurtavan ja hyödyllisen työn käyden tämän harmaan talouden kokonaisuutta lävitse ja arvioiden sen laajuutta ja tehden myös erittäin huolellisen ja yksityiskohtaisen ehdotuksen pitäisi tehdä tämä tarkastusvaliokunnan mietintö ja sen toimenpide esitykset olivat pohjana kun kataisen hallitus kaksituhattayksitoista aloitti oman työnsä ja näistä esityksistä valiokunnan ehdotuksista lähes kaikki päätyivät tähän kataisen hallituksen ohjelmaan

kuusi talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan toimintaohjelmaa valiokunta asiantuntijakuulemisen jälkeen päätyi siihen että tätä perinnettä on syytä jatkaa ja esitti tästä oman kannanottonsa kuuli myös valtiovarainministeri alexander stubbia valiokunnan kuulemisen jälkeen saatoimme todeta että hallitus oli tämänsuuntaisen päätöksen tehnyt eli vastoin alkusyksyn ajattelua hallitus jatkaa erillistä harmaan talouden toimintaohjelmaa samalla pyrkien sisällyttämään pysyvämmin torjuntaohjelmassa olleita muutoksia pysyvään viranomaiskäytäntöön

huolellista tarkkaa arviointitietoa siitä mitä nämä kaikki toimet joihin liittyy muun muassa käännetyn arvonlisäveron käyttö rakennuksilla ja eräitä muita tämäntyyppisiä hyvin konkreettisia toimia ovat vaikuttaneet ei ole tiedossa sen sijaan on että jo parin vuoden ajan verotulot ovat kuitenkin kasvaneet verotilitykset ovat kasvaneet huolimatta siitä että työttömyys on lisääntynyt joten tämä iso mittari verotulojen kasvusta työttömyydenkin lisääntyessä viittaa siihen että tällä on ollut huomattavia satojen miljoonien eurojen tulovaikutuksia valiokunta pitäisi kuitenkin perusteltuna että tähän harmaan talouden torjuntaohjelman tulosten arviointiin panostettaisiin enemmän ja katsottaisiin huolellisemmin lävitse mitä eri tehdyt päätökset ovat verotulomielessä vaikuttaneet erikseen todettiin että että ongelma on tiedonkulku tietoa on paljon mutta keskinäisesti viranomaistieto ei kulje ja verottajalta jää paljon tietoa saamatta tämän johdosta valiokunta esittää että eduskunta kannanoton jossa se velvoittaisi hallitusta antamaan selvityksen eduskunnalle vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun mennessä siitä mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt nimenomaisesti viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa mutta myös yleisemmin aikaisemminhan edellisen eduskunnan aikana muun muassa edustaja zyskowicz on useampaan kertaan kiinnittänyt huomiota tähän ongelmaan tieto ei kulje eri viranomaisten välillä ja sillä on myös kansalaisten oikeusturvaan ja rikosten torjuntaan liittyviä ikäviä vaikutuksia joten tämä lausuma olisi luonteeltaan laveampi kuin pelkästään harmaan talouden torjuntaan liittyvä sitten julkisen sektorin tietojärjestelmistä tämähän on alue josta tiedämme että siellä todella on valtaisia säästömahdollisuuksia mutta on myös sitten valtaisia mahdollisuuksia käyttää rahaa aivan turhaan historiamme ei tältä osin ole aivan kristallinkirkas ja positiivinen tiedämme että vanhasen ykköshallitus otti jo tämän tietoyhteiskunta ajatuksen erillisen ohjelman kohteeksi sen tulokset jäivät kuitenkin hyvin vaatimattomiksi vuonna kaksituhattakahdeksan eduskunta edellytti että ryhtyy toimenpiteisiin joilla taataan julkishallinnon ja ensimmäiseksi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja yhteiset rajapinnat tietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon tiedämme että tällä alueella tulokset ovat kovin vaillinaisia ja ne ovat tietysti tulevan sote uudistuksen iso kysymys valtiovarainministeriön ylläpitämän ict hankesalkun tietojen mukaan valtionhallinnon ict hankkeiden kokonaisarvo on yhteensä noin miljardi euroa ja tässä eivät ole kaikki hankkeet mukana tämän johdosta valiokunta pitää perusteltuna että vuosikertomuksessa jatkossa erilaisten tekemisten ja hankekuvausten sijaan raportoidaan aidoista tuloksista saavutetuista hyödyistä ja näiden vaikutuksista riskinähän on että kustannukset tulevat lähiaikoina ei vähenemään vaan lisääntymään ja siitä huolimatta tätä aitoa yhteensopivuutta ja tietojenvaihtoa ei saada aikaan

sitten rakennusten kosteus ja homeongelmasta tästä edellinen tarkastusvaliokunta teki hyvin perusteellisen mietinnön toukokuussa kaksituhattakolmetoista se perustui erilliseen tutkimukseen ja laajaan käsittelyyn eduskunta hyväksyi kannanoton joka sisälsi yhteensä neljätoista eri konkreettista toimenpidekohdetta nykyinen valiokunta kävi kaikki nämä lävitse ja joutui päätymään siihen että tässä on tapahtunut kyllä edistymistä ja tiettyä asennemuutosta mutta ikävä kyllä iso osa enemmistö näistä on ainakin jossain määrin edelleen ajankohtaisia siksi valiokunnan linjaus on että pidettäisiin valtaosin nämä eduskunnan lausumat voimassa jotta voidaan jatkossakin seurata mitä konkreettisia tuloksia kosteus ja poistamisessa saadaan aikaan tiedossahan on että tämä on miljardiluokan kysymys meillä on kouluja päiväkoteja kirjastoja julkisia rakennuksia joissa tämä on ongelma ja sitten tietysti tämä sama näkyy myös asumisen ja kansalaisten arkielämän puolella

valiokunta ehdottaa myös uutta kannanottoa eduskunta edellyttää että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteenä olevien erikoisvaliokuntien ja suuren valiokunnan lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiemmat lausumat ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot näistähän erikoisvaliokunnat ovat tehneet oman työnsä

valiokunta on käynyt lävitse eduskunnan aikaisempien tahtojen toteutumisen ja toteaa että asiat ovat menneet kyllä eteenpäin mutta eivät ole tulleet kokonaisuudessaan hoidettua joten on tarve pitää eduskunnan lausumia myös tämän alkavan vuoden osalta voimassa

arvoisa rouva puhemies hallituksen vuosikertomus on nyt kolmatta kertaa yhdistettynä kertomuksena perustuslain mukaisesti annettu eduskunnalle tarkastusvaliokunnan pyrkimyksenä on ollut että mietintöä ja ja koko asian käsittelyn antia voitaisiin hyödyntää seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa esimerkiksi julkisen talouden ja hallinnonalojen tai poikkihallinnollisen toiminnan tuloksellisuuden sekä hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisen arviointi mahdollistuu nyt käsittelyssä olevan kertomuksen myötä arvoisa puhemies asian merkittävyyden vuoksi toisaalta painottuu myös vuosikertomuksen edelleen kehittäminen oleellista on lukijan näkökulman parempi huomioon ottaminen kertomuksen tulisi olla sellainen että sitä on kiinnostavaa lukea siitä tulisi myös näkyä miltä osin tavoitteita ei ole saavutettu kysymys on yleisemminkin tärkeästä asiasta aikataulusuunnittelun yhteistyön ja ennakoinnin merkityksen ymmärtämisestä eduskunnan ja hallituksen välillä asian valiokuntakäsittelyssä valiokunta onkin esittänyt näitä koskevat kannanottoehdotukset

arvoisa rouva puhemies aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi niin sosiaali ja terveydenalan uudistus vaatisi että valtio riittävän nopeasti koordinoisi ne rajapinnat jotta sosiaali ja terveysalueet ja sillä puolella toimivat voisivat käyttää samoja tietoja laboratorio ynnä muita röntgenkuvia se on keskeinen osa saavutettaessa tavoitteen mukaiset säästöt jos ei näin riittävän ajoissa tehdä niin tämä yhteen sopeuttaminen vie viidestä kymmeneen vuoteen tässä vaiheessa se olisi oikeastaan ensimmäinen asia josta valtion pitäisi ottaa koordinaatiovastuu

arvoisa rouva puhemies luin tätä hallituksen vuosikertomusta nyt uudestaan ja ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen miten nopeasti tämä maailma nyt muuttuu tässä vuosikertomuksessa kuvataan kyllä ukrainan ja venäjän tilannetta mutta ei itse asiassa viime vuonna vielä tiedetty mitään siitä mitä esimerkiksi syyrian ja irakin ja daeshin toiminta näillä alueilla tulee vaikuttamaan aina suomeen asti täällä kerrotaan oikeastaan ulkopolitiikan osuudessa vain siitä kuinka meillä lisääntyi

niin kuin eilen täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä keskustelua käytiin siitä että joudumme osoittamaan viisisataa miljoonaa euroa lisää tähän pakolaistilanteen hallitsemiseen ja ja näyttää siltä että näitä huolestuttavia uutisia tulee koko ajan lisää meidän pitäisi kyllä varautua siihen että meillä sisäisen turvallisuuden tunne ei pääse järkkymään se vaatii lisää poliisiresursseja mutta mutta myös asiallista keskustelua mutta myös kriittiselle keskustelulle pitää olla tilaa tässä tässä muuttuneessa tilanteessa viestien määrä on valtava ja ja yhä useammilta tulee niitä huolestuneita viestejä ympäri suomen että puuttukaa taatkaa myös meille se turvallinen arki itse vetoan siihen että poliisien määrää pitää lisätä ja ja määrärahoja sinne

arvoisa rouva puhemies olen ylpeä ja ajattelin siksi tulla ihan kunnioittamaan tätä mietintöä tänne puhujakorokkeelle asti tässähän on hyvin tärkeitä teemoja mitä puheenjohtaja heinäluoma esitteli tietojärjestel mien kosteus ja homeongelmien ja harmaan talouden osalta oikeastaan tästä harmaasta taloudesta haluaisin sen verran aloittaa että siitä on hyvin paljon myös tässä eduskunnassa käyty keskustelua koko syksyn ajan tietenkin suuri huoli meillä oppositiossa oli se että näytti siltä että hallitus olisi peruuttamassa todella rankasti takapeiliin tämän harmaan talouden torjunnan osalta ja määrärahojen leikkaukset olivat kovasti pöydässä ja oli nähdä se että jälleen kerran eduskunta on pystynyt vaikuttamaan tähän asiaan oli erittäin merkillepantavaa että valiokunnalla on ollut tässä valtaa eli kuten puheenjohtaja kuvasi ministerikuulemisen jälkeen heti kohta saimme kuulla sen iloisen tärkeän erittäin hyvän uutisen että hallitus on osan osan

näiden leikkausten purkujenkin jälkeen siellä talousarviossa on on kyllä kyllä tilaa olemme esimerkiksi sosialidemokraatteina panostamassa hyvin vahvasti harmaan talouden torjuntaan omassa vaihtoehtobudjetissamme meillä on ihan konkreettinen harmaan talouden torjuntaohjelma konkreettisine toimenpiteineen se ei ole hyvät ystävät mitään höttöä se on rautaista tavaraa siinä suhteessa että tässähän esimerkiksi edustaja heinäluoma juuri kertoi että on nähtävissä että tämän edellisen kauden harmaan talouden torjuntaohjelmalla ollaan saatu merkittäviä

iso iso siis tämä mielestäni kuvaa vallan hyvin sitä kuinka tärkeää on se että että panostus harmaaseen talouteen maksaa itsensä monin verroin takaisin aivan kuten valiokunta tässä mietinnössään toteaa varmasti on tarpeen että vielä jatkossa tarkemmin pyritään selvittämään sen torjunnan todellisia vaikutuksia koska uskoisin että sieltä tulee kyllä tuloksia jotka näyttävät todeksi sen että panostamalla harmaaseen talouteen voimme hyvin paljon tuoda valtiolle lisää verotuloja

mietintöä ja niitä konkreettisia toimenpide ehdotuksia mitä siinä oli tähän kosteus ja homeongelmien torjuntaan nehän olivat hyvin kattavia eri ministeriöiden kesken ja monessa kohtaa esimerkiksi edellyttivät sitä että että eri ministeriöt koordinoivat toistensa kanssa näitä toimia ja niissä päästään eteenpäin on erittäin hyvä että tämä on edelleen vahvasti agendalla koska tämä on semmoinen tavoite että tässä ei pidä antaa periksi kouluissa päiväkodeissa on kysymys

lapset ovat saattaneet sanoa että täällä on vähän huono ilma on vähän huono hengittää tai tällä tavalla se on jotakin sellaista että se pitää pistää kuntoon se pitää pistää kuntoon esimerkiksi vaihtoehtobudjetissamme me olemme varaamassa näiden homekoulujen ja päiväkotien ja myös kirjastojen

kyllä on hyvin tärkeää että tänä päivänä osaisimme rakentaa siten että näitä kosteus ja homevaurioita ei tulisi koska kyllähän ne ovat inhimillisiä tragedioita kun kuulee monien perheiden kertomuksia siitä mitä on tosiasiassa käynyt kun se oma koti jonka on hyvässä uskossa ostanut saattaa saattaa sitten olla homevaurioinen tässä on paljon myös terveydellisiä seikkoja ja kaikkea muuta jos kykenemme ennaltaehkäisemään homeongelmia niin tietenkin ja luonnollisesti myös sitä kautta kansantalous voi paremmin kun terveyskustannukset alenevat näen kaiken kaikkiaan tämän merkityksen isona voisinpa oikeastaan tässä yhteydessä vielä kerran sitä edellistä kiittää siitä loistavasta kattavasta mietinnöstä mikä heillä tämän asian suhteen oli näillä sanoilla puhemies tämä on hyvä mietintö ja tässä on paljon vielä työtä eteenkinpäin

arvoisa rouva puhemies olen monesta asiasta viitasen kanssa samaa mieltä ja oli erittäin ilahduttavaa että talousrikostutkintaan tuli tosiaan rahaa tästä esimerkiksi hallituspuolueet huomauttivat työ ja tasa arvovaliokunnassa jäsen itsekin olen eli ymmärsimme sen aivan loistavasti eräs asia mikä minua kuitenkin huolettaa ja ja toivon että sitä pohditaan on se että jo tänä vuonna olen kuullut että näitä talousrikostutkijapoliiseja on joutunut siirtymään tornioon maahanmuuton ongelman ratkaisemiseksi meidän täytyy pitää jatkossa huoli että me saamme tämän maahanmuuton hallintaan koska ei varmaankaan ole tarkoitus että harmaan talouden torjuntaan kohdennetut varat siirtyvät sitten ihan muuhun toimintaan mikä on sitten taas poissa siitä tuotosta mitä sillä tavoitellaan ja tietysti siitä siitä estävyydestä mitä sillä muutenkin tavoitellaan kiitos
arvoisa puhemies todella on niin hallitus sai muun muassa vuonna kaksituhattaneljätoista aikaiseksi voi sanoa gepardin loikkia tässä harmaan talouden torjunnassa tämä hallitus pääsee nyt niistä nauttimaan tilanne on se että vaikka talous makaa niin silti rakennusalalta verotuotot koko ajan kasvavat se on osoitus siitä että se työ mitä viime kaudella tehtiin on edistynyt no nyt sitten tämä hallitus ensin päätti lopettaa harmaan talouden torjuntaohjelman ja nyt kun opposition painostuksesta niin täytyy muistaa että tilannehan viime kaudesta ei ole mennyt yhtään eteenpäin ensin mentiin taaksepäin ja nyt palattiin takaisin lähtöruutuun sdp on esittänyt

kohdan ohjelman harmaan talouden torjumiseksi jos tämä toteutetaan ensi vuonna verotulot kasvavat kaksisataa miljoonaa euroa tulevina vuosina enemmänkin kysynkin ovatko perussuomalaiset valmiita toteuttamaan esimerkiksi alipalkan maksamisen kriminalisoinnin se toisi lisää tuloja

usein kun esitetään jotain lisämäärärahaa johonkin hyvään tarkoitukseen niin esittäjät vakuuttavat että itse asiassa kun siihen satsataan niin viime kädessä saadaan lisää tuottoja valtiolle tai ainakin pitkällä aikavälillä vähennetään kuluja nämä ajatukset ovat usein aika sanoisiko heikoilla jäillä mutta harmaan talouden osalta itsekin uskon siihen että kun siihen satsataan ja tietysti ei pelkästään voimavaroja muutetaan myös pelisääntöjä niin todellakin sillä lisätään niitä tuottoja mitä valtiolle veronsaajalle tulee todellakin edellinen hallitus niin kuin täällä todettiin teki paljon hyvää työtä tässä suhteessa

puhemies olen iloinen siitä että ben zyskowicz alkuosassa antoi todella tunnustuksen siitä että satsaamalla talousrikostutkintaan voidaan saadaan verotuloja lisää esimerkiksi tämä kuusi pilkku kuusi miljoonaa yli kahdeksankymmentä talousrikostutkijaa jotka olisivat joutuneet lopettamaan työnsä heti tammikuusta on arvioiden mukaan tuottanut kymmeniä miljoonia euroja mutta haluan kiinnittää huomiota siihen asiaan kun zyskowicz sanoi että vaihtoehtobudjeteissa olisi huolettomasti esitetty verotuottoarvioita todellakaan sdpn arvio tästä kahdensadan miljoonan euron lisätulosta harmaasta taloudesta joka on siis kolmasosa siitä mitä keskusta viime kaudella esitti ei perustu ei perustu ainoastaan tähän kahteenkymmeneen miljoonaan euroon lisäresursseja jotka siellä on esitetty vaan tähän kohdan ohjelmaan josta iso osa on kustannusvaikutuksiltaan nolla jos ne hallitus toteuttaisi niin saisimme lisätuloja edustaja zyskowicz kannatatteko alipalkkauksen maksamisen kriminalisointia se toisi lisää verotuloja valtiolle koska lisää työtä tulisi näkyvän valvonnan ja verotulojen piiriin kannatatteko sitä jos kannatatte se tuo lisää